Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Ruotsilla on nyt valtava vastuu ihmiskunnan tulevaisuudesta. Pääministeri Reinfeldt, puhuitte aivan oikein ilmastokriisistä. Tiedämme, että lähivuosikymmeniksi tarvittava teknologia on olemassa, ja kohtuulliseen hintaan, mutta vaikeinta on se, että ilmastonsuojelu on ennennäkemätön haaste ihmiskunnan yhteistyökyvylle. Valitettavasti nykyiset neuvottelut muistuttavat lähinnä kuurupiilon ja omakehukilpailun yhdistelmää. Euroopan unionilla pitää nyt olla rohkeutta tehdä ehdotus, ei vain EUn omista päästövähennyksistä, vaan taakanjakoperiaatteesta, jonka mukaan kaikki teollisuusmaat toteuttavat IPCCn ohjeen mukaiset päästövähennykset. Tärkeintä on, että saamme aikaan päästövähennystavoitteet vuodelle 2020. Toiseksi on ymmärrettävä, että kehitysmaat eivät kykene mukautumaan riittäviin päästörajoituksiin ilman meidän uudentasoista rahallista apuamme, myös siitä EUn on kyettävä tekemään ehdotuksia.